Näin varmasti oli, mutta eikö pitäisi tervehtiä ilolla sitä, että nyt luodaan niitä järjestelmiä, joissa talouspolitiikkaa koordinoidaan ja joissa haetaan enemmän yhteistä eurooppalaista etua.